Euroopan parlamentissa ja ihmisoikeusalivaliokunnassa meidän velvollisuutemme on muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että näiden ihmisoikeusvuoropuhelujen tulokset nostetaan myös hyvin voimakkaasti esille itse huippukokouksissa.